Arvoisa puhemies, Kiina palauttaa säännöllisesti pohjoiskorealaisia pakolaisia kotimaahansa, jossa heitä uhkaavat kidutukset, pakkotyö ja jopa teloitukset.

Esimerkiksi Amnesty International on seurannut pohjoiskorealaisten pakolaisten ahdinkoa Kiinassa jo yli vuosikymmenen ajan ja on raportoinut useaan otteeseen siitä, miten kiinalaiset viranomaiset kohtelevat pakolaisia. Kiina ei turvaa maassa oleskelevien pohjoiskorealaisten ihmisoikeuksia ja pakolaisoikeuksia. Kiina uhkailee pakolaisia ja näitä avustavia henkilöitä sekä on estänyt pakolaisia pääsemästä YKn pakolaisvaltuutetun toimistoon. Huolimatta siitä, että Kiina on YKn turvaneuvoston pysyvä jäsen ja on osapuolena YKn pakolaissopimuksessa, se laiminlyö sitoumuksiaan ja velvoitteitaan kansainvälisessä yhteisössä.